Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Iranin nykyhallinto rikkoo räikeällä tavalla ihmisoikeuksia ja polkee kansalaistensa perusvapauksia. Tällä kertaa me kiinnitämme huomiota paitsi teloituksiin niin erityisesti 35 vuotiaaseen bloginpitäjään Sattar Beheshtiin, joka kuoli kidutukseen Evinin vankilassa viime viikolla. Syy hänen pidätykseensä oli yksinomaan hänen poliittiset mielipiteensä ja Iranin hallituksen kritisointi Facebookissa. Kansainvälinen yhteisö ja ihmisoikeusjärjestöt ovat huomioineet Iranin hallituksen kuolemantuottamuksen ja ilmaisseet myös huolestumisen Beheshtin perheen turvallisuustilanteesta. Beheshtin kuolema on kiinnittänyt huomiota maan surkeaan ihmisoikeustilanteeseen, mutta kaikki eivät kuitenkaan näe suurempaa kuvaa, eli sitä, kuinka Iranin hallinto vaikuttaa taustalla koko Lähi idän turvallisuustilanteen heikkenemisessä. Iranin nykyhallinto on suurin uhka maailmanrauhalle. On aivan käsittämätöntä, että kansainvälinen yhteisö katselee pääosin sivusta, kuinka Iranin hallinto on kaikessa rauhassa saanut kehittää sotilaallista ydinaseohjelmaansa ja olla piittaamatta mm.

Maan nykyjohto saa julkisesti uhkailla hävittävänsä toisen YKn jäsenvaltion Israelin ja tukee Libanonissa ja Syyriassa toimivaa hizbollah terroristiryhmää ja välitti mm. tämän viimeisimmän Lähi idän kriisin aikana aseita Hamasille. Samoin Iranin nykyhallinto on painostanut Irakia siinä, kuinka he ovat kohdelleet Iranin oppositiota, jotka ovat tällä hetkellä Camp Ashrafin ja Libertyn leireissä. Toivonkin, että sekä tässä parlamentin kannanotossa mutta erityisesti myös EUn ulkosuhdekomissaari Ashtonin ulostulossa saataisiin vielä terävämpiä sanamuotoja, ja todellakin näissä taloudellisissa pakotteissa voitaisiin edelleenkin edistyä, jotta Iran ja sen nykyhallinto pystyttäisiin laittamaan vastuuseen omien kansalaistensa heikosta kohtelusta.